Arvoisa puhemies, Kambodžassa valmistaudutaan ensi vuoden vaaleihin, ja EU suurimpana yksittäisenä kehitysavun antajana haluaa nyt muistuttaa sananvapauden ja demokratian kehittämisestä. Viime vaalien yhteydessä vuonna 2009 EUn vaalitarkkailijat raportoivat, etteivät Kambodžan vaalit täyttäneet kansainvälisiä kriteereitä demokraattisista vaaleista ja vetosivat hallitukseen useiden vaalikäytäntöjen uudistamiseksi. Myös YK on vastikään antanut suosituksia ja ohjeita tarvittavista uudistuksista. Toinen suuri ongelma on, että sananvapauden rajoittaessa vahvasti myös poliittista keskustelua opositiopuolueille ei jää juuri tilaa kritisoida edes korruptiota ja maakiistojen hoitoa. Samaan aikaan viralliset tilastot ovat usein salaisia, mikä puolestaan vaikeuttaa kansalaisten osallistumista poliittiseen keskusteluun. Kambodžan on nyt aika edistää oikeusvaltioperiaatteita, vapauttaa lokakuussa vangitut ihmisoikeusaktivistit ja puuttua ihmisoikeusjärjestöjen raportoimiin mielivaltaisiin pidätyksiin ja väkivaltaan.